Arvoisa rouva puhemies, ALDE ryhmä tukee sovittelukomitean työn tulosta ja huomenna äänestämme ensi vuoden budjetin hyväksymisen puolesta. Uskon, että pystymme tämän talousarvion kautta vauhdittamaan positiivisessa vireessä olevaa Euroopan taloutta. Olemme tekemässä merkittäviä panostuksia nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja pk yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseen. Otamme edistysaskeleita myös ilmastorahoituksen lisäämisessä. On kuitenkin valitettavasti todettava, että emme vieläkään täytä Pariisin ilmastosopimuksessa tekemäämme sitoumusta 20 prosentin budjettiosuudesta ilmastorahoitukselle.

Mielestämme teemme oikean ratkaisun leikatessamme Turkin jäsenyyttä valmistelevaa rahoitusta 105 miljoonalla eurolla.

Olen tyytyväinen, että lähetämme nyt vahvan poliittisen viestin Turkin johdolle emmekä vain seuraa sivusta maan viimeaikaista huolestuttavaa kehitystä. Hyvät kollegat, kansalaiset arvioivat usein EUn hyväksyttävyyttä sen rahankäytön näkökulmasta. Toimiessani ryhmäni neuvottelijana olen yhä enemmän vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme selkeämmän ja entistä läpinäkyvämmän budjetin ja EUn rahankäytön.

Britit ovat lähdössä, ja suuri nettomaksaja on poistumassa joukostamme. EUnkin eli meidän on siis pystyttävä uudistumaan, säästämään myös menoissa ja osoittamaan niitä uusiin kohteisiin.

Tämä ei voi kuitenkaan tarkoittaa sitä, että prioriteetit pelkästään lisääntyvät.